ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksantoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesyhdeksäs yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies esitän vihreiden

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja ja terveysvaliokunnan mietintö kolmetoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesyhdeksäs yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies teen perussuomalaisten vastalauseen

kaksikymmentäseitsemän ja kaksikymmentäseitsemän b

arvoisa puhemies kannatan kaikkia edustaja juvosen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmaskymmenes yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa vastalauseessa yhden esitetyn muodon

arvoisa puhemies kannatan edustaja salosen tekemää esitystä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmaskymmenes yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies esitän että pykälä saa vastalauseessa kolmen esitetyn muodon

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kahdeksan

siirrytään keskusteluun ensimmäisenä valiokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma olkaa hyvä muut keskustelut pyydän siirtämään salin ulkopuolelle kiitos
arvoisa puhemies eduskunnan budjetti ja valvontavallan kannalta valvontavallasta on tullut yhä merkittävämpi asia kun budjettia on koottu suurempiin kokonaisuuksiin ja ja on yhtiöitetty ja tehty monta muutakin asiaa niin eduskunnan suuren salin päätöksenteon rooli on vähentynyt kautta myös kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa ohentuu valvontavalta korostuu ja tässä erityisen merkittäviä ovat hallituksen vuosikertomus ja valtiontalouden tarkastusviraston antamat kertomukset eduskunnalle eduskunnan tarkastusvaliokunta on tehnyt hyvin huolellista työtä hallituksen vuoden kaksituhattakuusitoista vuosikertomuksen osalta käynyt isoja kokonaisuuksia lävitse liittyen keskeisiin viime vuoden tapahtumiin ja eräin osin tarkastellen myös uusia tietoja tämän vuoden puolelta näistä muutama havainto ensinnäkin vuosikertomusraportoinnista valiokunta toteaa että se on kehittynyt oikeaan suuntaan antaa kansalaisille ja eduskunnalle paremman kuvan hallituksen vuoden työstä edelleenkin tällä alueella on kehittämisen tarvetta jotta tekstit olisivat mahdollisimman kansanomaisia ja nopeasti haltuun otettavissa sitten toisena asiana valtion taloudellisista vastuista tämä on tietysti tarkastusvaliokunnan ruisleipäasioita miten vastuut ja myös riskit raportoidaan onko niistä annettu kuva valtiontalouden hoidosta oikea valiokunta ehdottaa riskienhallinnan mittareiden kehittämistä ja myös että riittävistä puskurirahastoista huonon päivän tullessa huolehditaan aivan erityisesti valiokunta esittää lausumaa euroopan talous ja rahaliiton jatkokehittämisestä ja velvoittaa hallitusta tällä alueella vahvistamaan suomen tavoitteita ja selkeyttämään tavoitteenasettelua erityisesti euroalueen tulevaisuudesta ja ottamaan tässä yhteydessä riskinäkökohdat huomioon sitten harmaan talouden torjunta joka on ollut viime vuosien kestoaiheita tästä asiasta on useampikin havainto ensinnäkin tullin toimintakyky on sellainen että on käynyt ilmi että tullissa tehdyt lisäsatsaukset toisivat tuloina itsensä aika nopeassa aikataulussa takaisin joten valiokunta kiinnittää tullin riittävään rahoitukseen erityistä huomiota no sitten valiokunta on käynyt lävitse näitä aikaisempia toimia miten ne ovat vaikuttaneet siitähän tässäkin salissa on monta kertaa keskusteltu miten nämä harmaan talouden vastaiset toimet tuottavat tässä on iloisia uutisia verohallinnon mukaan rakennusalan uudistukset pelkästään ovat johtaneet palkkasumman kasvamiseen noin kolmellasadalla miljoonalla eurolla ja verotuottovaikutukset ovat olleet noin sata miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaviisitoista eli sillä päätöksenteolla mitä täällä tehdään on vaikutuksensa valiokunta ehdottaakin että selvitetään soveltuisiko veronumeron käyttö josta rakennusalalla on siis hyviä kokemuksia laajemminkin myös muille aloille joilla on paljon esimerkiksi ulkomaista työvoimaa näitä ovat matkailu ja ravintola ala kiinteistönhuolto kuljetusala ja myös telakkateollisuus

sitten lisäksi valiokunta on käynyt lävitse kansainvälistä verokilpailua ja myös verokeidastoimintaa nämähän ovat suomen kannalta erittäin negatiivisia asioita valiokunta pitää tärkeänä että tällä alueella suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön niin eun puitteissa kuin muutoinkin tämän verovälttelyn kahlitsemiseksi tähän liittyen valiokunta toteaa että verotuksen varmuuden kannalta myös kansallisia säännöksiä pitää kehittää meillähän on parhaillaan veronkiertodirektiivin toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä käynnissä valiokunta pitää tällä alueella harkinnanarvoisina uudistustarpeita jotka liittyvät muun muassa korkovähennysoikeuteen ja korkovähennysoikeuden rajoittamiseen sekä siirtohinnoittelusäännösten täsmentämiseen näiden tarkoituksena on turvata verotuotot sitten valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemiseen tästähän säännöllisin välein puhutaan valiokunta on käynyt kaikkien valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemiskäytännöt lävitse ja sen miten valtioneuvoston ohjeet ovat tällä alueella toteutuneet omistajaohjausosaston toimittaman aineiston pohjalta on syntynyt asiasta varsin vahva käsitys ja ongelma täällä on tietysti lisäeläkkeiden käyttö palkitsemisessa valiokunta kävi erikseen finnairin lisäeläkemenettelyt lävitse tutustuen tässä tiedossa olleeseen viimeiseen tietoon valiokunnan johtopäätös on että valtion pitää jatkossa toimia sen puolesta etteivät lisäeläkkeet ole yhtiöiden johdon palkitsemistapa valtio omisteisissa yhtiöissä valtion pitää noudattaa henkilöstön osalta yhdenvertaista palkkauspolitiikkaa ja edelleen valiokunnan käsityksen mukaan palkitsemisen tulee tapahtua työsuhteen voimassa ollessa eikä eläke etuja käyttämällä erikseen valiokunta on päätynyt siihen kannanottoon että finnairin tapauksessa omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriä olisi tullut informoida tästä valtioneuvoston aikaisemmasta periaatepäätöksestä eroavasta lisäeläkkeiden lisäeläkkeiden käyttöönottoajatuksesta sitten rakennus kosteus ja homeongelmista joista niistäkin on tällä viikolla puhuttu tässähän pohjalla on tarkastusvaliokunnan mietintö ja eduskunnan hyväksymät kannanotot vuodelta kaksituhattakolmetoista sen jälkeen on tapahtunut paljon mutta osa erittäin hitaassa aikataulussa ja tulokset eivät ole ollenkaan riittäviä niin kuin eduskuntakeskustelussa on todettu tämän johdosta valiokunta jättääkin aikaisempia eduskunnan kannanottoja edelleen voimaan ja katsoo että näillä alueilla hallituksen pitää jatkaa uudistustyötä tämän lisäksi valiokunta ehdottaa että että hallitus antaisi tästä uudesta terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan hankkeesta selvityksen tämän vuoden vuosikertomuksen yhteydessä ensi vuonna eduskunnalle jolloin nähdään mitä tämä hanke käytännössä tuottaa ja sitten kovimpana toimena valiokunta ehdottaa lausumaa eduskunnalle jossa eduskunta velvoittaisi hallitusta käymään nämä rakentamisen vastuukysymykset lävitse olosuhteissa että nämä muut toimet eivät ole tuottaneet riittäviä tuloksia kysymys on siitä pitääkö rakentamisen vastuuta ja myös julkisten tilojen käytön

uudistuksen toteutuksessa kunnilta nämä tehtävät siirtyivät kelalle niin kohtuuttomalla tavalla toimeentulotukien maksatus viivästyi valiokunta on käynyt lävitse koko uudistuksen taustan ja myös näiden viivästysten syyt syyt valiokunnan huomio on että alkuperäisen päätöksenteon oletukset eivät ole toteutuneet kun tämä alun perin käynnistettiin rakennepoliittisen ohjelman osana sen lähtökohtana oli tuottaa säästöjä valtiolle ennen muuta sen takia että kulut tulisivat huomattavasti pienemmiksi jälkikäteistarkastelussa osoittautui että kun tätä hanketta vietiin eteenpäin hyvin nopeasti kävi ilmi että näitä luvattuja säästöjä jotka olivat uudistuksen käynnistämisen keskeinen peruste ei toteudu vaan päinvastoin tulee lisäkustannuksia valiokunnan kannanotto onkin että tällaiset muutoshankkeet pitäisi ottaa uudelleen harkittavaksi jos näissä lähtökohtaperusteluissa tapahtuu olennaisia muutoksia ja sitten erikseen valiokunta toteaa että ei ole hyväksyttävää että viimesijainen toimeentulo voi tällä tavalla vaarantua kuin tämän uudistuksen yhteydessä on tapahtunut ja edellyttää että tässä suhteessa ryhdytään korjaaviin valiokunta esittää asiasta lausumaa niin että eduskunta saisi vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä selvityksen miten tämä uusi uudistus loppujen lopuksi toimii eli kelalla on vastuu perustoimeentulotuesta ja kunnat vastaavat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta lopuksi voin vielä mainita että valiokunta kävi myös suojelupoliisin supon toimintaa lävitse perustuen siihen että supo on saanut aika huomattavia lisäresursseja niiden kohdentumista valiokunta seurasi ja päätyi siihen havaintoon että kun keskustelussa on edelleenkin supon tehtävien ja toimivaltuuksien vahvistaminen on perusteltua että supon parlamentaarista ohjausta ja valvontaa uudistetaan jotta kaikkien kansalaisten luottamus tähän meille tärkeään turvallisuuspoliisin toimintaan voi säilyä

on erinomainen asia että tarkastusvaliokunta otti esiin myös valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemisasiat ja erikseen myös tämän finnairin tapauksen mielestäni keskustelu finnairin pääjohtajan lisäeläkkeestä on on ollut vähän väärillä raiteilla kun on keskusteltu että eikö finnairin tulos ja myös osakekurssi ole kehittynyt niin hienosti että on paikallaan että siitä palkitaan myös toimitusjohtajaa aivan erikseen tästähän ei ole kyse finnairin tulos ja kurssikehitys on on ollut huikeaa johtuuko se kaikki nykyisen johdon toimista ei tietystikään mutta se on ollut huikeaa ja siitä on seurannut myös johdolle jonka palkitseminen on osin ollut kiinni osakkeissa asianmukaista korvausta keskustelun olisi pitänyt keskittyä kahteen asiaan ensinnäkin tuskin oli kiky sopimuksesta muste kuivunut kun seuraavassa kuussa finnairin hallitus mietti miten tätä miljoonaa euroa vuodessa tienaavaa miestä erikseen palkitaan ja toiseksi kun tiedettiin että omistaja ei kannata lisäeläkkeiden käyttämistä

tahtoa
arvoisa puhemies tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä on paljon keskeisiä kysymyksiä mutta nostan esille eu politiikkaan liittyvän ponnen vaadimme että hallitus vahvistaa ja selkeyttää euroalueen tulevaisuudesta ja selkeyttää kokonaiskuvan antamista eduskunnalle tämä on tässä hetkessä erityisen tärkeää siksikin että suomi on eun puheenjohtajamaa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista me tarvitsemme selkeät tavoitteet eun uudistamiselle ja ja tavoitteet sille mitkä ovat suomen

puhemies tämä kertomus osuu päivään jolloin myöskin julkistettiin valiokunnan mietintö eduskunnan valvonta ja budjettivallasta sehän tietysti liittyy tähän tarkastuskertomukseen hyvin oleellisesti on tärkeää että budjettivalta toimii vaikka se on kaventunut ja ja että sitten sen päätöksenteon legitimiteetin tulee vahvistua valvontavallan kautta niin kuin on on tapahtunutkin tässä mietinnössä minusta tämä ponsi koskien vastuukysymysten selvittämistä puheenjohtaja mainitsikin koskien rakentamisen ongelmia kaikkinensa kosteusvaurio ongelmia on on tärkeä ja se täytyy selvittää koska muutoin me emme ehkä saa korjausta tähän ongelmaan suomessa todellakin eun valvontavalta on ongelma yksi joka on noussut esille on tuo euroopan keskuspankki jonka toiminta on muuttunut hyvin paljon siitä mitä se treatyssä siitä alun perin oli kun aina pitäisi olla kun julkista rahaa käytetään tilintekovelvollisus läpinäkyvyys kun on julkista

puhemies haluan kiinnittää huomiota erityisen ajankohtaiseen asiaan se on tämä toimeentulotuen siirto kelalle sitähän perusteltiin sillä että se tuo kustannussäästöjä mutta nyt kun jälkikäteen olemme tarkastaneet asiaa niin olemme nähneet että se päinvastoin on kasvattanut kustannuksia

sen ääreen on syytä pysähtyä myös siitä syystä että hallitus on tuomassa eduskuntaan sellaista sote ja maakuntauudistusta jonka kustannussäästötavoitteet asiantuntijat ovat laajasti etukäteen kyseenalaistaneet on vastuutonta ja kyseenalaista että hallitus jatkaa tätä sote maakuntamallinsa valmistelua vaikka jo etukäteen tiedetään etteivät sen alkuperäiset tavoitteet terveydenhuollon integraatiosta tai kustannusten hillitsemisestä

arvoisa rouva puhemies erityisen hyvänä pidän myös yhtä erityistä asiaa tullin resursseja joita tässä arvioidaan tänä päivänä tulli painii erityisissä ongelmissa juuri sen myötä että meillä digitaalisuus ei ole siellä arkipäivää meille tulee erittäin paljon postitoimituksia ja ja valitettavasti siellä on erittäin vaarallisia aineita joihin tarvittaisiin automaatiovalvontaa henkilöstöresursseilla ei pystytä hoitamaan tätä kaikkea postiliikennettä mitä tällä hetkellä suomeen tulee enenevässä määrin eli kun on tavallaan nämä alustataloudet jotka mahdollistavat tavaroiden vapaata liikkuvuutta niin meillä pitää olla tullilla resursseja meillä pitää olla myös henkilöstöresursseja tullin ikärakenne on jatkuvassa nousussa pitäisi palkata uutta teknologian hyvin hallitsevaa henkilöstöä näiden kaikkien yhdessä pitäisi tapahtua nyt eikä vasta muutamien vuosien päästä

arvoisa puhemies lausun kiitokset tähänastisista kommenteista näyttää siltä että valiokunta jonka mietintö oli yksimielinen on on onnistunut löytämään oikeat aiheet niin että jokainen löytää täältä oman mustikkansa joka ja mansikkojakin mutta poikkeuksellisen raskaita tärkeitä asioita on tässä toivon että voimme jatkaa keskustelua sitten tämän istunnon jälkeisissä istunnoissa kun tänään tämä lista ei tule käsiteltyä
tässä kohtaa suuren valiokunnan kokouksen vuoksi keskustelu ja asian käsittely keskeytetään

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa

käsittelyssä